Kaikilla valtioilla on myös velvollisuus estää yksilön ominaisuuksiin, kuten seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli identiteettiin perustuva väkivalta, kaikenlaisen vihan lietsominen ja leimaaminen. Samaa sukupuolta olevien aikuisten vapaaehtoista seksuaalista kanssakäymistä pidetään kuitenkin vielä rikoksena kymmenissä ja kymmenissä maissa.

Valitettavasti kyseisissä yhteiskunnissa ovat myös samalla lisääntyneet seksuaalivähemmistöihin kohdistuneet väkivallanteot. Hyvät ystävät, meidän on kohdeltava toisiamme ihmisinä ja vertaisina. Meidän on puolustettava jokaisen ihmisen oikeutta ihmisarvoiseen elämään ja omaan identiteettiin.